Nämä ovat ne kaksi asiaa, jotka yhdistävät niin Eurooppaa kuin Yhdysvaltoja näinä vuosina. Ilman kasvua ei ole myöskään vakautta. Maailmanlaajuisiin haasteisiin tarvitaan yhteisiä toimia ja transatlanttista yhteistyötä. Euroopan unioni ja Yhdysvallat ovat edelleen maailman kaksi johtavinta taloutta. Näitä mantereita yhdistää myös yhteinen talouden kriisi. Yhteistyössä on aina voimaa, ja yhdessä tulisi rakentaa myös transatlanttista työllisyys ja kasvualoitetta, johon sisältyy selkeä suunnitelma kaupan ja investointien edistämiseksi. Talouden ohella tulee myös edesauttaa rauhaa, vakautta ja avoimien demokratioiden kehittämistä. Yhteistyötä tarvitaan etenkin Lähi idässä, ja meidän tulee tukea Pohjois Afrikassa syntymässä olevia demokratioita.